Chávez on jo tehnyt paljon hyvää alkuperäiskansojen oikeuksien eteen. Hänen tulisi nyt ottaa vastuu maansa kehityksestä myös muiden ihmisoikeuksien suhteen.

Ongelmana ovat olleet ilmaisuvapauden rajoittaminen, hyökkäykset toimittajia ja toisinajattelijoita vastaan, ihmisoikeuspuolustajien ahdistelu, huonot vankilaolosuhteet sekä riippumattoman oikeusjärjestelmän puuttuminen.

Tämä on huolestuttavaa, sillä kyseinen ihmisoikeusjärjestelmä on nimenomaan edistänyt monen maan demokraattisuutta ja oikeusvaltiollisuutta.